Yhdysvallat toimii omien arvojensa vastaisesti pitäessään vangittuina henkilöitä ilman lupausta oikeudenkäynnistä.

Guantánamon vankileiri on ollut yksi suurimmista kansainvälisen yhteisön häpeäpilkuista sen perustamisesta lähtien. Kun ja jos, ja toivottavasti pian, Yhdysvallat päättää sulkea tämän leirin, toivon, että EU tukee Yhdysvaltoja tässä toimenpiteessä ja kiirehtii tätä pyrkimystä. Se, että eräät EUn jäsenvaltiot sallivat, ovat sallineet CIAn vankilennot ja salaiset vankilat alueillaan, on yhtä lailla häpeäpilkku. Myös Euroopan valtioiden, EUn jäsenvaltioiden, Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden pitää katsoa itseään peilistä. Niin kutsutussa terrorismin vastaisessa taistelussa on hyödynnetty sellaisia keinoja, jotka ovat olleet ristiriidassa niiden arvojen kanssa, joihin länsimainen yhteisö, Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat sitoutuneet.